toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia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

arvoisa puhemies pääasiallisestihan tämä mietintö ensimmäisessä käsittelyssä puhuttiin hyvin läpi mutta itselläni ei silloin ollut mahdollisuutta olla mukana joten muutama sananen tästä ensinnäkin talousvaliokunnalle tässä voi antaa kyllä kiitoksen siitä että talousvaliokunta teki tärkeitä korjauksia mietinnössään tähän alkuperäiseen hallituksen esitykseen erityisesti oli tärkeää huomioida nämä erityyppiset ravitsemusliikkeet elikkä tällaiset henkilöstöpalveluyritykset pitopalvelut ja toisaalta sitten nämä kausiluontoiset ravintolat jotka tässä alkuperäisessä hallituksen esityksessä eivät olisi tulleet myöskin sitten tässä tuen laskennassa tehtiin muutoksia jotka ottivat paremmin huomioon erityisesti juuri esimerkiksi vuoden vuoden kaksituhattayhdeksäntoista huhtikuun jälkeen aloittaneet toimijat kuin myöskin sitten sellaiset yritykset joilla tuo myynti ajoittuu enemmänkin kesäkauteen voi sanoa että kaiken kaikkiaan se viesti mikä tuolta ravitsemusalalta tuli oli se että hyvin harvoin se tammi helmikuu olisi ollut oikeudenmukainen vertailuajankohta siinä mielessä nämä tärkeät muutokset olivat kyllä aivan paikallaan täällä näissä vastalauseissa on myöskin sitten lausumaesityksiä ja huomaan että näissä lausumaesityksissä aika pitkälti lähdetään siitä että alkoholin myyntiä haluttaisiin lisätä eli tätä ulosmyyntiä olla lisäämässä ja toisaalta sitten myöskin arvonlisäkantoja haluttaisiin olla alkoholimyynnissä alentamassa täytyy näistä lausumista todeta että kristillisdemokraatit eivät näihin esityksiin voi yhtyä tämä korona aika niin kuin tiedämme on ollut monissa perheissä myöskin varsin vaikeaa aikaa ja on on todellakin nähty niitä tilanteita joissa tuo alkoholiongelma ikävä kyllä on pahentunut ja on myöskin sitten ne seurannaisvaikutukset mitkä siellä perhe elämässä on nähty siinä mielessä tässä salissa hyvin tiedetään se että hinta ja saatavuus ovat ne joilla sitten tätä alkoholia kansanterveysnäkökulmasta katsellaan siinä mielessä nämä olisivat olleet sitten näihin molempiin asioihin vaikuttavia sen sijaan tuolla on yksi lausumaehdotus jossa puhutaan siitä että että on myöskin huomioitava vielä sellaisia ravitsemusliikkeitä jotka ovat

näitten tukien ulkopuolelle jäämässä ihan mielenkiinnolla kuulisinkin sitten mitä sellaisia yrityksiä mahtaa sitten olla vielä sellaisia on niin toki sellaisetkin tämän tuen piiriin ovat oikeutettuja toivonkin että ehkä näissä puheenvuoroissa sitten joku lausuman esittävä puolueen jäsen tätä asiaa avaa arvoisa puhemies kiitokset erityisesti talousvaliokunnalle ja sen

voin yhtyä edustaja essayahn esittämiin kiitoksiin talousvaliokunnalle sen tekemistä tärkeistä parannuksista tähän ravintolatukeen joskaan lopputulos ei mielestämme ole vieläkään riittävä eilisessä finnair keskustelussa kävi ilmi että yllättäen kaikki ne kannat mitä puolueet ja niiden edustajat tuolla somessa mainostavat eivät sitten johdakaan sen mukaiseen äänestykseen kun tänne saliin no iltalehti jo kirjoitti että tuo ei ole kovin edes puolueiden kannalta tarkoituksenmukaista toimintaa nyt ajattelin puhua tästä viinin ulosmyyntioikeudesta joka olisi tällainen pieni mutta veronmaksajille ei mitään maksava tuki näille ravintoloille ja tämä on sillä tavoin helppo puhe että voin sen perustaa kokonaan muiden kirjoittamiin juttuihin tuolla somessa aloitetaan ihan kärjestä vihreiden puheenjohtaja ministeri ohisalo kannattaa tätä viinien ulosmyyntiä hän nimittäin huhtikuun loppupäivinä kirjoitti ulosmyynti auttaisi osaa vihreät puoluekokous otti kantaa ulosmyynnin sallimisesta miedoille viineille sekä vahvoille oluille ja siidereille vuonna kaksituhattayhdeksäntoista että oikein puoluekokouspäätös no sitten on joku tällainen vihreat fi sivusto ja siellä on oikein kaunis kuva vihreiden varapuheenjohtajista fatim diarrasta ja ja tästä mustakalliosta jonka etunimeä en nyt muista ja tässä on on hieno otsikko ravintola ala tarvitsee tukea alkoholijuomien ulos ja etämyynti pelastamaan työpaikkoja tätä on facebookissa jaettu oikein seitsemänsataakolmekymmentäkahdeksan kertaa odotuksia on luotu

arvoisa puhemies ravintoloiden kuten monien yrittäjien tilanne on haastava näinä aikoina talousvaliokunnassa tätä tukipakettia muokattiin siten että sinne arviolta useita kymmeniä miljoonia euroja lisättiin jatkossa on tärkeätä edelleenkin että nämä kaikki uudet keinot joilla turvallinen ravintoloissa asiointi voidaan taata jatkuvat jotta jotta esimerkiksi terasseja ja ulkotiloja nyt kesäkaudella hyödyntää paremmin useat kaupungit ovat tarttuneet siihen että tällaisia julkisia tiloja avataan enemmän terasseille esimerkiksi helsingin keskustassa helsingissä meillä on myös ollut jo viime kesänä semmoinen parklet kokeilu jossa myös tämmöisen pysäköintipaikan voi ottaa terassin käyttöön näitä olisi syytä nyt ottaa lisää käyttöön ja helpottaa ravintoloitsijoiden asemaa siltäkin osin etämyynnin ja

kuten täällä todettiin vihreät ovat olleet suopeita ja kannattamassa ajatuksia joissa myös alkoholin ja pienpanimoiden etämyyntiä voidaan korona aikana lisätä todellakin kaikenlaiset take away konseptit joita jotkut ravintoloitsijat ovat kehittäneet ovat siinä mielessä turvallisempia koska tiedetään että valitettavasti ravintoloissa ihmiset yleensä kokoontuvat yhteen nämä tällaiset kokoontumiset ja juhlat ovat kuitenkin niitä mahdollisia paikkoja joissa tämä tartuntatauti voi levitä joten ihan vielä ei voida elää kuin epidemiaa ei olisikaan toki pyritään tämän nykyisen strategian mukaan siihen että jäljittäminen ja eristäminen olisi niin tehokasta että voidaan tätä yhteiskuntaa avata mahdollisimman paljon

arvoisa puhemies talousvaliokunta on tehnyt hyvää työtä ja ja hyviä lisäyksiä ja muutoksia on tehty esitykseen toki korvaussumma ravintoloille on edelleenkin jäänyt liian pieneksi ja siihen kokoomus on kiinnittänyt huomiota ravintolat ovat erityisessä asemassa kun heidän elinkeinon harjoittamisoikeuttaan on rajoitettu nostaisin esille tässä yhden kohdan minkä myöskin valiokunta on kyllä maininnut henkilöstöravintolat nehän on jätetty nyt tukipaketin ulkopuolelle koska ovat saaneet saaneet jatkaa ruokailuaan siellä mutta tämä asettaa tietenkin hyvin erilaiseen asemaan eri ravintolat riippuen siitä minkälaisia työntekijöitä siellä on käynyt käynyt syömässä ymmärrettävästi esimerkiksi sairaaloissa käy käy työntekijöitä jatkuvasti mutta esimerkiksi ovat tosi hankalassa tilanteessa kun yliopistojen ja koulujen ovet on kuitenkin suljettu mutta ne on luokiteltu tällaisiksi esimerkiksi opiskelijaravintola unicafen liikevaihto on romahtanut yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia yliopistot sulkivat siis tartuntatautilain nojalla ovensa maaliskuussa samalla suljettiin ravintolat ja ja siellä on ollut ainoastaan take away ulosmyyntiä toivottavasti jatkossa nyt yritystuissa huomioidaan asema ja ja huomioidaan myöskin se että ne ovat tietynlainen väliinputoajaryhmä ja voitaisiin löytää joitain keinoja tilanteen kompensoimiseksi myös heille opiskelijaravintolat ovat tosi tärkeä opiskelijoiden hyvinvoinnin edellytys jaksetaan opiskella ja saadaan kerran päivässä

ravintoarvon lounas arvoisa
arvoisa puhemies jätimme siis mietintöön vastalauseen koska kohtuullinen kustannushyvitys oli mielestämme vieläkin liian alhainen myöskään työllistämisen tuki ei kohdistu vieläkään optimaalisesti esityksessä tässä esityksessä ei niitä norminpurkuasioita joita toivoimme kuten alkoholin ulosmyyntiä eli ravintolat saisivat myös väliaikaisesti myydä esimerkiksi viinipullon ulos tästähän monet edustajat myös hallituksesta ovat puhuneet mutta ilmeisesti vain puhuneet vastalauseessa on myös väliaikainen alvin alennus ravintoloille ja itse asiassa tämä oli se merkittävä alaa koskeva uudistus se nimenomaan olisi se kylmäkäynnistyksen moottori alalle itse asiassa tästä ovat hyvin monet hallituspuolueidenkin edustajat tehneet ulostuloja menneinä aikoina ja vuosina joten tätäkin kannattaisi pohtia tälle olisi itse asiassa hyvät perusteet nimittäin anniskelun verotus on suomessa nykyisin yksi eun ankarimmista ravintoloiden tärkeimmän alkoholijuoman oluen verotus on eu maiden kireintä väkevän alkoholin ja viinin verotuksessa suomen taso on toiseksi kirein eussa anniskelun arvonlisäkanta on suomessa eu maiden neljänneksi korkein itse asiassa luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan anniskelun arvonlisäveron alentaminen kahdestakymmenestäneljästä prosentista neljääntoista prosenttiin lisäisi paitsi alkoholijuomien myös ruoan ja muiden palveluiden kysyntää vaikutukset kansantaloudessa olisivat kerrannaisvaikutuksineen yhteensä lähes kolmesataa miljoonaa euroa veron siirtyessä kokonaisuudessaan hintoihin arvonlisävaikutukset eri toimialoille yltäisivät noin sataanneljäänkymmeneen miljoonaan euroon lisäksi laskennallinen työpaikkavaikutus olisi noin kaksituhattaneljäsataa henkilöä selvityksen mukaan tämä merkitsisi sadankahdenkymmenenseitsemän miljoonan euron kasvua ravintolapalveluiden kysyntään lisäksi muiden palveluiden kysyntä taloudessa kasvaisi kotimaisten tuotteiden ja palveluiden kulutus lisääntyisi yhteensä noin sataseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa arvoisa puhemies tämä olisi se käynnistystoimi jota ala tarvitsisi siksi pyydänkin hallitusta vakavasti vielä tätä harkitsevan näillä toimilla joita hallitus on toistaiseksi alalle tehnyt tulemme menettämään alalta kymmeniätuhansia työpaikkoja siksi olisikin tärkeää että hallitus

arvoisa puhemies aluksi on syytä kiittää talousvaliokuntaa varsin tarpeellisista hiomisesityksistä tähän tukipakettiin on tärkeää että tukipaketti saadaan nyt mahdollisimman nopeasti liikkeelle ravintolayrittäjiä auttamaan vaikka kyse ei suinkaan ole ollut yksinkertaisesta tai helposta kokonaisuudesta nähdäkseni on nimenomaan hyvä edetä juurikin niin että

mahdollisimman nopeasti apua ravintolayrityksille alalla on toki kova kilpailu paljon pienituloisia yrittäjiä ja ennen kaikkea myös pienituloisia työntekijöitä kyse on siis kokonaisuudesta johon ehdottomasti vaikuttavat muutkin kuin ravintolayritysten tuet luonnollisesti myös muut yritystuet

ekonomistit ovat nyt tässä kriisitilanteessa nostaneet esiin että vielä keskeisempää olisi se että ihmisillä ostovoima riittäisi ja ennen kaikkea luottamus palautuisi nythän on huomattu että niissäkin maissa joissa ravintoloita ei ole suljettu ravintolakävijöiden määrä on valitettavasti vähentynyt osittain ehkä terveen varovaisuuden takia mutta osittain myös pelon takia siksi onkin tärkeää aivan ensisijaisen tärkeää että ihmisten luotto ravintolassa käymiseen palautuu mahdollisimman nopeasti tämä onnistuu parhaiten kun edetään rajoitusten purkamisessa askeleittain niin että varmasti kun otetaan askel eteenpäin voidaan mahdollisimman hyvin tietää että epidemia ei ryöpsähdä niin että ei jouduta ottamaan askeleita taaksepäin kuten joissain maissa on jouduttu tekemään sulkemaan uudestaan ravintoloita rajoittamaan uudestaan toimintaa se olisi valtavan kielteistä niin ihmisten luottamukselle kuin ravintoloiden toiminnan ennakoitavuudelle ja sitä kautta koko maamme taloudelle

ulko ovet kiinni silleen että tiloihin ei pääse ravintolassa ei silloin pääse käymään kun ulko ovi on lukossa ja sisään pääsee henkilöstökin vain esihenkilön erillisellä luvalla noutamaan tavaroita tai muuten pikaisesti käymään aika iso osa opiskelijaravintoloista on myynyt lounaita tai kahvia myös muille ne ovat olleet avoimia myös ulkopuolisille eli siinäkään mielessä ne eivät ole olleet samantyyppisiä paikkoja kuin monet henkilöstöravintolat myynti on kadonnut ja nyt on todellakin syytä korjata myös opiskelijaravintoloiden tilannetta sillä ne ovat olleet monella tapaa väliinputoajina eivät pelkästään väliinputoajina henkilöstöravintoloiden kanssa vaan pikemminkin väliinputoajina aidosti auki olevien avointen ravintoloiden ja sitten välissä monet ovat vielä vaikeammassa tilanteessa kuin jotkut paikat kun todella korkeakoulujen ovet on suljettu opiskelijaravintolathan palvelevat nimenomaan yhtä maamme vähävaraisimmista ryhmistä opiskelijoita ja siksi onkin nyt keskeistä että opiskelijaravintoloiden tilanne korjataan mahdollisimman pikaisesti

siihen huoleen joka täältä eduskunnasta kumpusi että täytyy kompensoida ja hyvittää ravintola alalle näitä menetyksiä on kuitenkin tärkeää muistaa se että ravintola alan menetykset ja ahdinko eivät siis todellakaan niin kuin täällä on jo tuotu esiin johdu pelkästään yksinomaan näistä rajoituksista jolloinka ei ole ihan korvaussummaa koska ne johtuvat pitkälti myös siitä että ihmisten käyttäytyminen muuttuu aivan ymmärrettävästi tällaisessa tartuntatautiriskitilanteessa itse tässä esityksessä on minusta hyvä tasapaino siellä on löydetty parannuksia alkuperäiseen ja siitä kiitos talousvaliokunnalle

omasta mielestäni on tärkeää muun muassa että tällaista lainsäädäntöä tehdään siitä näkökulmasta ettei ikään kuin lähdetä puuttumaan markkinarakenteeseen sen kummemmin vaan koetetaan löytää suoraviivainen tapa tukea tukea sitä alaa sen ahdingossa ja esimerkiksi myös vuokratyö huomioidaan tässä suhteessa ja sitten toinen tärkeä asia liittyy siihen että että yritysten halua kehittää ja innovoida ei ainakaan rangota ja ely tuet eivät automaattisesti tätä tukea poista mutta kuten täällä on tuotu muun muassa edustaja suomela toi esiin niin tämmöinenkään malli ei ole täydellinen meillä on muun muassa opiskelijaravintolat selvä väliinputoajakategoria meillä on epäilemättä koronan takia muutenkin yhteiskunnassa paljon erilaisia yksittäisiä yrityksiä ja yksittäisiä toimialoja joidenka toimintamahdollisuudet on de facto ajettu alas joko tämän tartunnan toimesta tai sitten jonkun rajoituksen heijastevaikutuksena ja tämä korostaa oikeastaan kahta asiaa se korostaa sitä että me tarvitsemme fiksusti mietittyyn yleiskustannustukeen lisätoimia joilla huolehditaan näidenkin yritysten yritysten toimintakyvystä ja siitä ettei turhaan ajeta konkurssiin ja toisaalta ennen kaikkea sitä että mikään määrä tukia ei tule tätä asiaa paikkaamaan aivan keskeistä koko koko talouden kannalta on epidemian tehokas hallinta ja se että se saadaan kuriin eli se pitää pitää mielessä ihan kaikkia näitä asioita arpoessa että sen sijaan että kiirehtii löyhentämään että se politiikka on sellaista että mahdollisimman pian ihmiset voivat luottaa siihen että tartuntariski on todella matala ja se heijastuu sitten käyttäytymiseen eli se on se prioriteetti prioriteetti tässä ja se pitää pitää toki mielessä kun kun tästä aihepiiristä yleensä puhutaan minusta on edustaja zyskowicz on löytänyt vihreät hienon tiedon ja muun lähteenä hyviä pointteja itsekin olen asian kannalta jo tuonut oman mielipiteeni julki toki on huomioitavaa edustaja zyskowiczilla on takanaan uraa täällä ehkä pikkasen enemmän ja kokoomus on lähihistorian puolueista se jolla taitaa olla hallitusvastuuta eniten ja ihan kaikki ne kokoomuksen puoluekokousasiat aloitteet ja kannat eivät ole vieläkään menneet läpi eli ei ole suomi natossa tai viinit ruokakaupassa mutta ehkä

arvoisa herra puhemies perussuomalaiset pitävät tärkeänä että yrityksiä tuetaan nythän on näin että yrityksiä tässä myös tuetaan

tässä liemessä näyttävät olevan pahasti liemessä ja varsinkin tämä ravintola ala on kyllä ihan pahiten tässä liemessä näemme joitakin tämmöisiä asioita mihin tässä voisi muutoksia tuoda näemme että tukien pitää olla tasapuolisia tukien pitää olla tasapuolisia sitten olemme myös miettineet sitä että arvonlisäverokantoja voisi ravintolapuolella alentaa se olisi oikeasti merkittävä asia niinpä tein sitten tähän valiokunnan mietintöön vastalause ehdotukset elikkä vastalauseen lausumaehdotus yksi eduskunta edellyttää että hallitus viipymättä valmistelemaan korvauksien ulkopuolelle jääneiden ravitsemusliikkeiden tukiohjelmaa tai korostetusti huomioi nämä yritykset yleisen tuen valmistelussa ja vastalauseen lausumaehdotus kaksi eduskunta edellyttää että hallitus selvittää hotelli ravintola ja matkailualalle kohdistetun alemman arvonlisäverokannan käyttöönottoa vuoden määräajaksi

herra puhemies ravintoloiden avaaminen on todella hyvä juttu on hienoa että olemme kuitenkin tässä kohtaa se tuo myöskin ravintola alalle joka on ollut aivan yksi keskeinen kärsijä koronaviruksesta uskoa ja toivoa tulevaisuuteen

mahdollisimman pian liikkeelle nämä tukipaketit joihin valiokunnat ovat myös tehneet mielestäni erinomaisia sorvauksia tehneet niistä parempia ja ketterämpiä uunista on siis tulossa hyvä tukimuoto kun lisäksi sorvaamme ravintolapaketin vielä alueellisuuden ja paikallisuuden huomioivaksi silloin me kyllä selviämme tästä puhemies tämä kokoomuksen ulosmyyntiin liittyvä lausumaehdotus on sinällään varsin ymmärrettävä itse peräänkuulutan kuitenkin nyt marssijärjestystä hoidetaan ensin nämä valmistellut tukipaketit tyylikkäällä ja nopealla tavalla eteenpäin ja palataan tähän lausumaan tarvittaessa myöhemmin puhemies koska ymmärtääkseni sekä alkoholijuomien nykyisen lupajärjestelmän että myyntisäännösten muuttaminen merkitsee eu direktiivin tarkoittamaa teollisesti valmistetun tuotteen tai maataloustuotteen teknisten määräysten tämä kestää ravintola alalla ravintola alalla ei ole nyt mahdollisuutta odotella byrokratiaa vaan toimia tarvitaan välittömästi ja heti mennään asia kerrallaan mutta toimitaan

arvoisa herra puhemies ravintolat ovat kärsineet koronakriisistä kaikkein eniten ja on äärettömän tärkeää että saamme tuettua ravintoloita tämän vaikean ajan yli ne korjaukset joita eduskunta yhdessä teki hallituksen esitykseen olivat paikallaan ja paransivat tätä kokonaisuutta oikeaan suuntaan kaikkein tärkeintä on kuitenkin mahdollistaa ravintoloille paluu normaaliin liiketoimintaan turvallisesti ja hallitusti siis siten että emme joudu ottamaan askelia taaksepäin monissa ravintoloissa odotetaan ja valmistellaan kesäkuun alkua jo kovalla vauhdilla ja se vastuullinen ote joka yrittäjillä ja yrityksillä on kertoo siitä hyvästä työstä jota ravintola alalla tehdään tämä tilanne koronaviruksen suhteen on kuitenkin erilainen eri puolilla maata mielestäni olisi enemmän kuin perusteltua että siirtyisimme maakuntakohtaisiin rajoituksiin tautitilanne on erilainen eri puolilla suomea siksi lääkkeenkin tulisi olla erilainen voisimme avata rajoituksia siellä missä siihen on mahdollisuus ja kiristää siellä tai pitää voimassa siellä missä olisi tarve uskallan väittää että keuruun satumaa kahvilassa tautiriski on huomattavan pieni verrattuna suuriin suuriin yökerhoihin toki edelleen kaikkialla tulee pitää kiinni käsien pesusta hygieniasta ja turvaväleistä siis niistä yhteisistä säännöistä jotka on luotu kaikkien suomalaisten turvallisuudeksi tätä viestiä pitää korostaa ja sitä viestiä ei sovi unohtaa jos maakunnalliseen harkintaan päästään on selvää että tilannetta tulee tarkkailla sopivin aikavälein riittävin metodein ja selkein toimenpide ehdotuksin nopean ja joustavan paikallisuuteen pohjaavan toiminnan tulisi olla jatkotoimien lähtökohtana ravintoloiden toiminnan turvaamisen tulee ensisijaisesti lähteä siitä että elinkeinon harjoittaminen palautetaan normaalitilaan toiminnan rajoittamisen hyvitys ja uudelleentyöllistämisen tukeminen ovat tietysti tässä poikkeustilanteessa ravintoloille äärimmäisen tärkeitä ja kannatettavia siitä kiitos koko eduskunnalle tämä kriisi opettanut ainakin sen että luovuutta ja yrittäjyyden tahtoa meiltä suomalaisilta löytyy arvoisa herra puhemies olisi tärkeää että lisäisimme elinkeinovapautta ja luopuisimme turhista säännöistä kielloista ja määräyksistä siis luopuisimme turhista säännöistä kielloista ja määräyksistä minä uskon vastuullisiin suomalaisiin ja niin pitäisi meidän kaikkien tässä salissa uskoa itse kannatan vahvasti pienpanimoiden ulosmyyntioikeutta ja ravintoloille alkoholin ulosmyyntioikeuden laajentamista tarvitsemme lisää elinkeinovapautta suomeen jotta tuemme vastuullista vapautta ja mahdollistamme kasvun ja työn linjan myös tulevaisuudessa

puhemies edellinen puheenvuoro oli kyllä niin hyvä että sen varmaan voi jo tulkita kannatukseksi tälle kokoomuksen ehdotukselle ensinnäkin olen myös siinä edustaja köntän kanssa samaa mieltä että kyllä tämä alueellinen vaikutus pitäisi ehdottomasti huomioida itse asiassa näkisin asian jopa niin että että koska uudenmaan ulkopuolella nämä uudet tartuntatapaukset ovat satunnaisia niin sellainenkin järjestely toimisi että uudellamaalla olisi tiukemmat rajoitukset ja muualla muualla edettäisiin selvästi nopeammin uskon että se olisi ihan järkevä toimintatapa myös ravintola alalla mitä ravintola alaan

totta kai tämä tuen tasokin olisi saanut olla vielä hieman korkeampi mutta avainasia on se koska pääsee kannattavasti avaamaan ja silloin ne rajoitukset jotka sille toiminnalle asetetaan ovat ihan keskeisiä sen ymmärrän että yökerhoja yökerhoja ei lähdetä avaamaan mutta ruokaravintoloiden osalta pitäisi kyllä olla olla joustavuutta tässä erityisesti se alueellisuus huomioiden mitä sitten tulee puhemies

tästä väliaikaisesta mahdollisuudesta myydä muita kuin väkeviä alkoholijuomia ulos niin minun on kyllä täysin mahdotonta uskoa että tällä olisi jotain merkittäviä vaikutuksia alkoholin alkoholin väärinkäyttöön kyllä ne tapaukset joista ongelmia tulee ovat lähinnä ulkomailta tuodun alkoholin kanssa tai sitten kotiin ostettujen väkevien alkoholien kanssa joita sitten liikaa tulee käytettyä eli jos sieltä ravintolasta joku viinipullo ostetaan mukaan niin on vaikea kuvitella että siitä isoja alkoholihaittoja tulisi mutta sen sijaan sille yritykselle joka myy sen viinipullon ja pääsee niitä myymään saattaa sillä olla isokin vaikutus sama koskee tietysti tätä mittavampaa asiaa eli eli alvin alvin alentamista ravintoloiden osalta

aikamoinen vaikutus työllisyyteen millä tavalla käynnistyy tämä ravintolatoiminta ja minkälaisia rajoituksia siinä on

arvoisa herra puhemies tosiaankin yhdyn niihin kiitoksiin mitä tässä edeltävät puhujat ovat antaneet talousvaliokunnassa tehdylle työlle niille muutoksille mitä suhteessa hallituksen alkuperäiseen esitykseen tehtiin ravintolaelinkeino ne lukuisat yritykset perheyritykset ja vähän isommatkin yritykset ovat todella isoissa vaikeuksissa tällä hetkellä kun olemme tässä tässä kriisissä ja näitä rajoitustoimenpiteitä ravintolatoiminnalle on jouduttu tekemään mutta täytyy sanoa arvoisa herra puhemies että kun olen kuunnellut tässä varsinkin kokoomusedustajien puheenvuoroja niin olen joutunut oikein höristämään korviani että mistäs nyt oikein keskustellaan keskustelemmeko me täällä oikeasti ravintolaelinkeinon vaikeasta tilanteesta vai puhummeko me täällä alkoholipolitiikkaa minun mielestäni tässä esityksessä on kyse yritysten pelastamisesta ravintolayritysten pelastamisesta ei pikkunäppärästä alkoholipoliittisesta keskustelusta ja toiminnasta kansallisen hätätilan ja epidemiakriisin keskellä mielestäni tämä tyyli jolla nyt tehdään alkoholipolitiikkaa ajetaan ajetaan tällaista populistista linjaa tällaisen vakavan epidemian varjolla on vastuutonta perheissä juodaan ja yhteiskuntamme kalleimmat jäsenet eli lapset kärsivät alkoholin väärinkäytöstä jo aivan riittävästi alkoholipoliittisia ratkaisuja kuten viinien myynnin vapauttaminen tällä tavalla ravitsemusliikkeistä eivät vastuulliset lainsäätäjät voi tehdä tällaisen kriisin varjolla tuosta vain vaan ne pitää tehdä silloin kun tätä alkoholipolitiikkaa tarkastellaan kokonaisuutena ja vakaampina aikoina silloin kun on normaali tilanne arvoisa puhemies jos saan täällä puhua puhua rauhassa niin totean vielä sen että tosiaan nämä alkoholiongelmat ovat tosiasia mutta näyttää siltä että kokoomus ei tästä asiasta edelleenkään välitä kokoomus ei edelleenkään välitä siitä mitä perheissä tapahtuu miten paljon lapset näistä alkoholiongelmista kärsivät siitä lähtien kun keskiolut vapautettiin suomessa alkoholin haitat ovat

tuen myöskin keskustelussa esitettyjä ajatuksia alkoholin verotuksen keventämisestä tosiasiahan on on että kun jotain yliverotetaan niin silloin verokertymät eivät parane ja dynaamiset vaikutukset jäävät saamatta sinänsä ihmettelen tätä hallituspuolueiden sisäistä nokittelua tästä asiasta kehdataan tulla tänne isoon saliin kannattamaan asioita joita ei saada itse tehtyä mietintöön sisään rakennettua tullaan kuitenkin niitä kannattamaan että saataisiin kannatusta kannatusta suurelta yleisöltä ja sitten tulee toinen saman puolueen edustaja sen jälkeen haukkumaan nämä kyseiset kannanotot kyllä tämä on vähän erikoista toimintaa eli jospa sitten keskenänne miettisitte hallituksena mitä esityksiä teette ja tulisitte tänne saliin sitten tekemään niitä nyt näitä muutoksia kokeiltaisiin poikkeusoloissa niin mielestäni siinä saataisiin arvokasta kokemusta näistä muutosten vaikutuksista ja voitaisiin pohtia myöskin mahdollisuuksia näiden kannatettavien asioiden siirtämiseksi siirtämiseksi normaaliajan lainsäädäntöön

arvoisa puhemies olemme täällä käsittelemässä ravintola alan tukia ja se johtuu siitä että ala on on ollut suljettuna eduskunnan määräämänä kaksi kuukautta ja nyt mietimme millä tavoin voisimme auttaa ravintolat uuteen alkuun no meillä on nyt tukipaketti sataseitsemänkymmentäyksi miljoonaa käsillä ja se on suurin piirtein puolet siitä mitä ala itse olisi toivonut eli kolmesataaviisikymmentä miljoonaa kun täällä muun muassa edustaja honkonen miettii sitä minkä takia kokoomus pohtii alkoholipolitiikkaa arvonlisäveroja viinien ulosmyyntiä ja sellaisia asioita niin tietenkin sen takia kun tämä tukipaketti

se että suomessa alkoholin verotus on erittäin suurta se on itse asiassa eun keskimääräistä tasoa ankarampi ravintoloiden ruokapalvelusta ja virvoitusjuomista menee neljäntoista prosentin arvonlisävero ja anniskelusta kahdenkymmenenneljän prosentin arvonlisävero lisäksi hintoihin vaikuttavat valmisteverot ja itse asiassa alkoholijuomien valmisteverot ovat suomessa eun korkeimpia ja valmistevero oluen osalta on kaikkein korkein sen takia edustaja honkonen ja muut jotka arvostelette meidän alkoholipoliittisia kannanottojamme me tuomme näitä verokysymyksiä esiin me haluamme auttaa ravintoloita jotta ne pääsevät jaloilleen siksi arvoisa puhemies olen tehnyt lakialoitteen ravintoloiden anniskelun arvonlisäveron alentamisesta väliaikaisesti kahdestakymmenestäneljästä prosentista neljääntoista prosenttiin ja se on allekirjoitettavissa huomisiltaan saakka sen lisäksi arvoisa puhemies kannatan edustaja vartiaisen tekemää lausumaehdotusta jossa annetaan väliaikaisesti mahdollisuus ravintoloille muiden kuin väkevien alkoholijuomien ulos ja etämyyntiin ja arvoisa puhemies vielä yksi asia muistutan siitä että ravintola ala oli suurissa vaikeuksissa jo ennen koronakriisiä alan oman arvion laskelman mukaan sadan euron ateriasta jää ainoastaan kaksi euroa voittoa siinä voi jokainen kuvitella minkälaista puskuria ravintolat ovat pystyneet tällä tulotasolla hankkimaan meidän on todellakin autettava heitä
edustaja vartiaisen

arvoisa puhemies on ilahduttavaa että ravintoloille kahviloille ja baareille suunnattu tukipaketti on nyt valmis eduskunnassa ja että se kattaa myös ahvenanmaalaiset yrittäjät ravintolayrittäjillä on ollut erittäin vaikeaa nyt samoin kuin monilla muilla toimialoilla tukipaketti on poikkeuksellinen ja vastaavaa tukea ei tähän mennessä ole aikaisemmin esitelty sitä kuitenkin tarvitaan sillä hallitus on sulkenut nimenomaisesti ravintoloita kahviloita ja baareja arvoisa puhemies ahvenanmaa on erittäin riippuvainen sekä ravintoloista että

yleensä tuleva kesä näyttää sen takia melko synkältä vuodenvaihteessa ahvenanmaan työttömyys oli alle neljä prosenttia huhtikuun puolivälissä se oli noussut jo kahteentoista pilkku neljään prosenttiin ja on vaarana että se kesäkuussa kohoaa noin kahteenkymmeneen prosenttiin ahvenanmaan talous on riippuvainen merenkulusta palveluista ja matkailusta joita koronakriisi koskettaa erityisen paljon sen vuoksi onkin tervetullutta että myös ahvenanmaalaiset yrittäjät voivat hakea tätä tukea ja että ravintolat voivat avata taas ensimmäinen

arvoisa puhemies ensiksi tosiaan on tärkeää kiittää hallitusta tästä tärkeästä tukipaketista ja talousvaliokuntaa hyvistä muutoksista joita myös hallituspuolueet ovat edellyttäneet tehtävän tosiaankin itse ajattelen että tässä ennen kaikkea puolustetaan työpaikkoja puolustetaan toimeentuloa ja puolustetaan sitä ettei elinkelpoisia yrityksiä ajaudu tämän kriisin takia konkurssiin ja sitä täällä nyt täytyy tosiaan hyvin määrätietoisesti tehdä asia jonka myös minä halusin ottaa erikseen esille on korkeakoulujen opiskelijaravintoloiden asema ne näyttävät nyt tosiaan jäävän tällaiseen väliinputoajan asemaan ja se että tästä rajauksesta on selkeästi epäselvyyttä alan toimijoiden kesken eli opiskelijaravintolat voitaisiin tulkita tämän lain yhteydessä henkilöstöravintoloiksi ja siten siis rajata rajata tämän tuen ulkopuolelle ja minä itse ajattelen että että meidän tulisi ajatella niin että kaikille auki

ei voida pitää sellaisina pienelle henkilöstölle rajattuina ja pientä rajattua asiakaskuntaa palvelevina toimijoina eli kun tämä henkilöstöravintoloiden rajaaminen hallituksen sulkupäätöksellä tehtiin se oli tosiaan aiheellinen mutta se oli myös välttämätön sen takia että henkilöstöravintoloilla on pystytty varmistamaan se että näillä kriittisillä aloilla kuten esimerkiksi sairaanhoidossa toimii henkilökunnan ruokahuolto no nämä opiskelijaravintolat eivät tosiaan toimi toimi tällä samalla logiikalla koska ne eivät palvele vain tällaista yhtä pientä yksikköä tai rajattua henkilöstöä kuten täällä on tullut jo esille ainakin täällä helsingissä jokainen unicafe on auki aivan koko kansalle ja kaikki voivat sinne mennä syömään ja siksi myös nyt poikkeusaikana nämä ravintolat ovat joutuneet sulkemaan ovensa arvoisa puhemies minä haluaisin tässä yhteydessä korostaa nyt näiden ohjeiden selkeyden tärkeyttä kun kun tästä tulkinnasta ja rajauksesta on on selkeästi epäselvyyttä ajattelen että tämä on aika kohtuutonta että näin vaikeassa tilanteessa alan toimijat joutuvat vielä pohtimaan ovatko he oikeutettuja tähän tukeen vai ovatko he sitten mahdollisesti oikeutettuja

toivoisinkin että työ ja elinkeinoministeriössä kun tuen haku avataan laaditaan sitten selkeät ja hyvät ohjeistukset jotta kaikki tällaiset tulkintavirheet ja epäselvyydet eivät entisestään vaikeuta tämän alan toimintaa

arvoisa puhemies tämä on tärkeä tukemassa niitä elinkeinonvapaudeltaan rajoitettuja toimijoita eli ravintoloita tämän lakiesityksen pohjalta joka nyt on käsittelyssä ja myöskin sitten tietysti tehdään tärkeätä työtä sen eteen että ravintolaelinkeino pääsisi liiketoimintaansa normaalia kohti avaamaan arvoisa puhemies pahoin pelkään että vaikka meillä on kaikilla tässä hyvä tahto niin itse asiassa aika moni meistä suomalaisista tulee ensi viikolla pettymään pettymään sen suhteen että näillä näkymin aika moni pienempi ravintola ei pysty avaamaan toimintaansa nyt näillä tartuntatautilain muutokseen liittyvän mietinnön muotoiluilla ja näillä tukimuodoilla joista me nyt päätämme vaan tulee pitämään oven säpissä myös ensi viikolla ja vielä pitkäänkin tämä tietysti korostaa myös sitä minkälaisista säännöistä päätetään kun myöhemmin täällä niitä asioita käsitellään voidaan myös tässä asiassa vaikuttaa kun puhutaan taloudellisesta tuesta ja niistä taloudellisista ehdoista joilla mennään eteenpäin tästä syystä kyllä vetoan kollegoihin erityisesti niihin kollegoihin keskustan ja vihreiden riveistä jotka ovat kannattaneet julkisesti arvonlisäveron määräaikaista keventämistä ravintolatoiminnan osalta tai viinien ja muiden mietojen alkoholijuomien ulosmyynnin laajentamista ravintoloiden osalta väliaikaisesti nämä olisivat sen tyyppisiä toimia jotka voisivat johtaa siihen ettei tarvitse pettyä siihen että sen oman asuinalueen lähiravintolan ovi onkin yllättäen ensi viikolla edelleen säpissä ja kiinni koska he ovat joutuneet arvioimaan että näillä hallituksen pelisäännöillä jotka nyt on julkaistu pysty avaamaan ilman että olisi joku tällainen kannustin jolla pystyisi uutta liiketoimintaa kokeilemaan niin että se kannattavuusraja olisi helpompi ylittää joko niin että arvonlisävero on todella väliaikaisesti alempi tai sitten niin että kehitetään esimerkiksi ulosmyyntiä nykyistä isommaksi osaksi sitä sitä bisnestä mitä tämä alkoholijuomien ulosmyynnin laajentaminen merkittävästi tukisi tämän takia toivon että eduskunnassa nyt löytäisimme yhteisymmärryksen jostain suunnasta tämän keinovalikoiman osalta me olemme ehdottaneet muutoksia niihin sääntöihin joilla ravintolat voi avata niin että ne voisivat perustua

edustaja vartiainen tulee tekemään lausumaehdotuksen liittyen viinien ulosmyyntiin ravintoloista jos ainakin johonkin näistä tartuttaisiin niin niitä pettymyksen tunteita sitten ensi viikolla olisi meillä vähemmän ja varsinkin niillä tarjoilijoilla ja kokeilla ja ammattilaisilla jotka luulevat pääsevänsä töihin takaisin

arvoisa puhemies tämä ravintola alan tukipaketti koronakriisin yhteydessä on mitä suurimmassa määrin paikallaan tässä suhteessa hallituksen esitys tulee ihan kohdalleen pelkästään tietenkään siksi että ravintola ala jos mikä on ala joka on ehkä kaikkein kipeimmin joutunut vaikeuksiin koronakiirisistä johtuen vaan johtuen myöskin niistä päätöksistä joilla me olemme sulkeneet ravintolatoiminnan tässä on hallituksen linja ollut sama kuin muissakin muissakin näissä yritystuissa jotka ovat tähdänneet siihen että sellaiset yritykset jotka ovat aidosti kärsineet vain koronakriisistä ja joilla muuten on toiminnallisia edellytyksiä pyritään pelastamaan pyrittäisiin välttämään tarpeettomat konkurssit tässä yhteiskunnassa ja ja sitä kautta pelastamaan myöskin aidosti työpaikkoja tässä suhteessa tämä tukipaketin rakentaminen on aivan kohdallaan ja tämä koskee kaikkia kaikkia näitä vastaavia järjestelyitä joita tässä on tehty tässähän on myöskin itsestäänselvää että potentiaalinen kysyntä on olemassa kun päästään tästä kriisistä nyt vähän ylitse niin se kysyntä on olemassa ja siinä mielessä liiketoiminnan edellytykset ovat selkeästi olemassa ja sen takia olisi sääli menettää yrityksiä puheenvuoroni halusin ottaa ennen kaikkea sen vuoksi että näitä hallituksen tukitoimia tähän mennessä on annettu yksinyrittäjillekin ensimmäisen kerran annetaan selkeitä tukia yksinyrittäjille tilanteessa jossa he voivat ylläpitää jatkaa sitä yritystoimintaa pienimuotoisesti koska kysyntä on niin paljon lauennut ja tässähän on samasta ajatuksesta kysymys mutta mutta nämä hakemusprosessit ovat hirvittäviä voin sen sanoa ihan konkreettisesti kun joudun sivusta sitä seuraamaan nämä prosessit ovat huikean hankalat sekä sekä kelan että työvoimakeskusten kautta kun näitä prosesseja on läpi käyty niin niin valitettavasti meillä ei ole järjestelmää hakuprosessit työsuunnitelmaprosessit ottaisivat huomioon nyt sellaisen tilanteen että tosiasiassa tämä yritystoiminta vielä jatkuu ei ole aidosta työnhausta kysymys ja sama puoli on näissä ravintopuolen tukijärjestelmissä jos nämä hakuprosessit tehdään liian hankaliksi

niin meillä jää valtaosa ylivoimainen valtaosa yrittäjistä ilman sitä tukea jonka he tässä tilanteessa tarvitsisivat ja ansaitsisivat tässä suhteessa toivoisin että viisastuttaisiin ja otettaisiin nyt oppia hienoa on että viranomaiset ovat olleet tässä kyllä joustavia erittäin joustavia ja siellä tullaan vastaan koko ajan tunnistetaan nämä hankaluudet tässä mutta tämä hakeminen on tosi haasteellista

ärade talman on hienoa että eduskunnassa on tehty hyvää työtä tämän tämän tukipaketin jatkokehittämiseksi tässä on valiokunta puuttunut moniin niihin asioihin joita hallituksen edustajat tässä lähetekeskustelussa nostivat esille ja toki varmaan muutama oppositionkin edustaja liittyen näihin vertailukuukausiin ja ja tuen tasoon myöskin edustaja harjanne nosti esille tämän tuen tason omassa puheenvuorossaan ja hän sanoi että nämä rajoituksethan ovat tietenkin osittain vaikuttaneet mutta toki osittain maailmantilanne noin yleensä ja sataprosenttisestihan näitä menetyksiä on on hankala

korvata mutta hyvä että tässä nyt saatiin pientä tason nostoa tässä on puhuttu myöskin alkoholipolitiikasta ja on hienoa että edustaja zyskowiczin sekä muisti että kopiokone pelaavat joskin harmikseni huomasin että että hän ei hufvudstadsbladetia ollut tässä katsannossaan lukenut nyt kun tässä ollaan lähdössä purkamaan rajoituksia niin ehkä on hieman epäjohdonmukaista kytkeä tällainen alkoholilain muutos muutos niihin rajoitetun tilanteen ongelmiin koska siinä tietenkin kyse on aika monimutkaisesta paketista helposti johtaa siihen että esimerkiksi vähittäistavarakaupalla olisi kotiinkuljetusoikeus eli asia on parempi katsoa omana kokonaisuutenaan mutta se ei tee sitä asiaa toki huonoksi on syytä olettaa että me suomalaiset emme ole synnynnäisesti kyvyttömiä alkoholin käsittelyyn kun viime kaudella alkoholilakia uudistettiin niin senkin seurauksien silloin arvioitiin olevan tuhoisat no toisin siinä kävi seuraukset käsittääkseni eivät ole olleet negatiivisia ja ja on syytä ajatella että kyllä tätä alkoholipolitiikkaa muutenkin voitaisiin voitaisiin lähteä tässä maassa höllentämään vähittäiskaupan rakenne on muuttunut ihmisten alkoholinkäyttö on selvästi tässä muuttunut ja on hankalaa jos suomalainen toimija vaikka suomalainen pienpanimo on heikommassa heikommassa asemassa kuin ulkomaalainen nämä ovat asioita joita on syytä tutkia mutta niitä ei nyt kannata sitoa tähän pakettiin vaan ottaa omana asianaan uskon että monet meistä tässä toivovat että tähän asiaan vielä pian palataan

puhemies palaan vielä tähän alkoholin ulosmyyntiin ravintoloista se olisi tässä kriisitilanteessa aika helppo ja halpa toimi helpottaa monien ravintoloiden tilannetta sitä on tässä väheksytty joksikin pikkupolitikoinniksi ja sanottu että alkoholipolitiikka ei tähän kuulu mutta katselkaapa joskus jos aikaa teillä on ravintolaelinkeinon katteita ja sitä mistä se vähäinen kannattavuus tulee siis se riippuu vähän vuodesta toiseen ne muuttuvat ja ravintoloiden välillä on eroja mutta ei ole kovin kaukana totuudesta sanoa että tämän elinkeinon kate ja ylijäämä tulee oikeastaan monessa tapauksessa alkoholin myynnistä se on aika rajua mutta se on totta ruokaravintolaa on todella vaikea pyörittää kannattavasti suomessa on kallis maa kalliit työvoimakustannukset vuokrat etniset ravintolat pärjäävät siinä vähän paremmin eli se on on pikkuisen halpamaista että edustaja honkonen täällä sanoi että tämä on jotain pikkunäppärää alkoholipolitikointia kyllä kysymys ihan tämän elinkeinon toimintaedellytyksistä se ajatus että että tämän vuoksi nyt alkoholihaitat pahenisivat on aika epäuskottava koska kalliillahan ne sitä viiniään ulos myyvät ja se kai nostaisi silloin keskimääräistä hintaa jolla alkoholia myydään ulos ja tämän nojalla tämä olisi järkevä toimi teenkin nyt tämän lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että hallitus tuo viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi alkoholilain muutosesityksen jolla sallitaan väliaikaisesti mahdollisuus ravintoloille muiden kuin väkevien alkoholijuomien ulos ja etämyyntiin

täällä vielä edustaja kivisaari oli huolissaan että tämän hyväksyminen jotenkin viivästyttäisi nyt tätä muuta tukipakettia mutta eihän se nyt niin ole kai te sen ymmärrätte sehän nyt hyväksytään joka tapauksessa mutta tämä tulisi siihen sitten päälle kiitos

arvoisa puhemies minäkin kuulun niihin edustajiin jotka vasta tässä toisessa käsittelyssä pääsevät kehumaan talousvaliokunnan hyviä muutosehdotuksia erityisen tärkeä on tietysti tämä vertailuajankohtaa koskeva vaihtoehto huhti toukokuu kaksituhattayhdeksäntoista joka

tälle ravintolayritykselle edullisemman vaihtoehdon tärkeää on myös tietysti että uudelleentyöllistämisessä otetaan huomioon henkilöstöpalveluyrityksien välittämä vuokratyövoima sitten täällä on käsitelty myöskin sitä että ravintolat voisivat olla eri tavoin avoinna eri osissa maata se on ihan tutkimisen arvoinen vaihtoehto kun tällä tällä hetkellä tämä korona epidemiatilanne on näin kovin erilainen maan eri osissa tietysti sitten toivoisi jos tämmöinen toteutetaan etteivät ne samat henkilöt sitten ala vaatia uudenmaan uudelleen sulkemista aika nopeasti sekin on taas mahdollista se että tämmöinenkin vaatimus tulee taas uudelleen esille sitten tähän edustaja vartiaisen äsken esittämään esitykseen täytyy sanoa että että se vaatii minulta vielä erillisen sulattelun että voisi varmuudella jatkaa vielä kotona se että pullollinen vielä vielä mukaankin viiniä vaatii minulta kyllä erillisen pohdinnan

arvoisa puhemies tämä talousvaliokunnan mietintö suhteessa alkuperäiseen hallituksen esitykseen on on kohentunut ja ja siitä jo kiittelin viime viikolla salissa niin talousvaliokuntaa kuin itse asiassa myöskin ministeriä joka uudella rohkealla tavalla sanoi hallituksen esityksen saliin tuodessaan että että

on fiksaamista ja siinä mielessä on hyvä että talousvaliokunta sitä tosiaan teki mutta kun ala ahdinkoon ajautui kevään aikaan niin olisi ollut myöskin selvää että olisi annettu alalle se viesti että voidaan höllentää väliaikaisesti esimerkiksi viinien ja oluiden kotiinmyyntiä tai kotimaisten pienpanimoiden

siinä mielessä tämä rajoitteiden ja velvoitteiden näkökulma mikä meillä alkoholipolitiikassa vahvasti on aina näkynyt on näkynyt myöskin tänä keväänä siinä mielessä sanoin jo viime viikolla salissa että että valmistelussa on on näkynyt se että ministeriössä ei ole ole ollut kokonaisuutena kykyä ymmärtää tätä ravintola alan merkitystä koko meidän suomelle kuten myöskin palvelualalle ja koko elinkeinotoiminnalle sen takia olisi perusteltua miettiä tulevaisuudessa alkoholipolitiikan vahvaa sääntelyä ja ja siellä näkyisi selkeästi myöskin tämä työllisyys ja elinkeinonäkökulma ja sitä sitä sääntelyä siirrettäisiin stmstä temiin elikkä työ ja elinkeinoministeriöön valtiollahan on alkoholipolitiikassa käytössä erilaisia keinoja ne työkalut keinot ovat säädellä hintaa arvonlisäveroa yleistä saatavuutta tai sitten suoraan säännellä sitä elinkeinotoimintaa tai epäsuorasti säännellä sitä keskustan varapuheenjohtaja kovasti arvostamani kollega honkonen tuossa äsken sanoi että tämän alkoholipolitiikan tuominen tähän keskusteluun on nyt pikkunäppärää eturyhmäpolitiikkaa mutta kyllä minä näen että jos säännellään saatavuutta ja jos olisi ollut tavallaan se halu säännellä niin täytyy hallitukselta kysyä sitten että jos olisitte halunneet tänä keväänä nimenomaan että alkoholia ei suomessa myydä mikä myöskin olisi varmaan joiltain osin näitä perheväkivaltakriisejä voinut ennaltaehkäistä niin miksi sitten hallitus ei sulkenut alkoja elikkä tämän saatavuuden tavallaan kokonaan rajoittamisen osalta alkoholipolitiikassa pitäisi myöskin se työn ja vaikka me olemme koko kevään aivan oikeutetusti

terveys ja turvallisuus kärjellä tehneet näitä rajoituksia ja se on totta kai se ensisijainen asia loppuun on ilo kannattaa edustaja vartiaisen lausumaehdotusta

arvoisa herra puhemies kuten olen täällä aikaisemminkin sanonut talousvaliokunta teki hyvää työtä mutta kuitenkin vähän riittämättömästi ravintola alan auttamiseksi ja tähän lopputulokseen kokoomuksessa vastalausein reagoineet näitä ongelmakohtia olen aikaisemminkin täällä esiin nostanut kuten edustaja mykkänen sanoi on hyvin mahdollista että monelle ravintolayrittäjälle ei hallituksen pelisäännöin ole mahdollista avata ravintolaa kesäkuussa tämä on varmasti se iso kuva tässä tänään minulla on tarkoitus oikeastaan puhua kokoomuksen tekemästä lausumaehdotuksesta liittyen ravintoloiden muiden kuin väkevien alkoholijuomien ulos ja se olisi muutoksena pienehkö mutta merkittävä apu ravintola alalle ei pikkunäppärää alkoholipolitiikkaa kuten täällä on esimerkiksi edustaja honkonen sanonut edustaja zyskowicz piti tästä asiasta erinomaisen ja hyvin informatiivisen puheen ja nostatti vahvasti ainakin minun luottamustani siihen että hallitus pystyy tässä asiassa toimimaan oikein tosin sen jälkeen pidetyt ristiin menneet keskustan edustajien puheet heikensivät sitä uskoa haluan suuresti painottaa että minulle henkilökohtaisesti ovat tärkeitä oikeanlaiset teot eivät niiden tekijät loppuun totean että olen saanut jonkin verran ihmettelyjä miksi tuen näin vahvasti viinien ulosmyyntioikeutta kun samalla edustan terveellisiä elämäntapoja tässä tullaankin siihen suureen ongelmaan että miten tätä ulosmyyntioikeutta halutaan väärin tulkita nyt ei ole kysymys ryyppäämisestä tai epäterveellisestä elämästä nyt on kysymys vapaan ja vastuullisen ihmisen mahdollisuudesta ostaa viinipullo mukaan voimakkaista rajoitteista kärsivistä ravintoloista annetaan ravintoloille mahdollisuus olla kannattavia ja toisaalta annetaan ihmiselle mahdollisuus osoittaa että vapaan ajattelevan ihmisen kategorinen tyhmyydellä pelottelu on turhaa

arvoisa puhemies samoin minä kiitän talousvaliokuntaa siitä että monia hyviä muutoksia on tehty ravintoloiden pärjäämiseksi kannatan edustaja reijosen esittämiä perussuomalaisten lausumaehdotuksia korvausten ulkopuolelle jäävien ravitsemusliikkeiden tukiohjelman tarpeesta sekä alemman arvonlisäverokannan erittäin hyvät esitykset myös kokoomuksen esityksiä kannatan olen samoilla linjoilla etämyynti ravintoloille ja pienpanimoille on ihan jo yhdenvertaisuuden takia tärkeää ulkomailtahan saa jo tilata viinejä ja oluita miksei kotimaasta se parantaisi ravintoloiden ja pienpanimoiden todellisia todellisia vaikeuksia tänä päivänä nostan tässä yhteydessä esille yhden asian nimittäin itse olen tehnyt hoitajana ja ja sitten urheilun parissa monta vuotta töitä mutta sen jälkeen siirryin pääpainoisesti tekemään keikkahommia vuoteen kaksituhattayksitoista asti ravintoloissa pubeissa festareilla lavoilla olen seurannut suomalaisten alkoholikäyttäytymistä alkuillasta ihan sinne aamutunteihin asti ja se örveltäminen tapahtuu kahdentoista tai yhden jälkeen ja nyt jos aukiolo on kello yhteentoista ja anniskeluoikeus kello kymmeneen illalla se ei paljon ravintoloita auta niin kuin tässä on tullut ilmi osa ravintoloista ei edes pysty avaamaan oviaan tulee kalliimmaksi jos avaa esittäisinkin

mitä käsitellään varmaan tämän istunnon jälkeenkin että se kokeilu olisi kello kahteentoista elikkä kahteentoista asti olisi anniskeluoikeus ja yhdeltä kapakat kiinni tosiaan meidän pitää luottaa suomalaisten alkoholikäyttäytymiseen mehän tiedämme että nuoret eivät enää juo niin paljon ja semmoista ohjeistusta voidaan esittää ja hyvin vastuullisesti suomalaiset ovat ottaneet myös tämän korona ajan jotta ravintolat ravintolat ja sen myötä myös tapahtumajärjestäjät ohjelmatoimistot muusikot pärjäisivät paremmin kyllä tätä aukioloaikaa täytyy pidentää vähän pidemmäksi kesä on tulossa ja jos se osoittautuu huonoksi niin äkkiähän siitä takaisin päästään kiitos

arvoisa puhemies ravintola ala ei suinkaan ole ainoa ala jonka tämä koronakriisi on pistänyt polvilleen mutta meillä on kuitenkin erityinen velvollisuus auttaa nimenomaan ravintola alaa tämän kriisin ylitse nimittäin täällä salissa me lailla rajoitimme ravintola alan toimintamahdollisuuksia tämä selittää tietenkin myös sitä minkä takia nimenomaan ravintoloista on on tänä kriisikeväänä erityisen paljon puhuttu se mitä tähän mennessä on tapahtunut on se että suunnilleen kaksi kuukautta sitten eduskunnassa käsiteltiin esityksiä joiden myötä ravintolat suljettiin huhtikuun alussa tuon päätöksen yhteydessä me eduskunnassa yksituumaisesti edellytimme että ravintoloille tuodaan tukipaketti kompensaatiomalli jolla näitä tämän sulkemisen aiheuttamia menetyksiä menetyksiä alan yrittäjille kompensoidaan no vaikka ravintola alasta on tässä näiden kuluneiden viikkojen ja kuukausien aikana puhuttu paljon niin vielä on nähty varsin vähän tekoja ja tätäkin esitystä saatiin odottaa hyvin pitkään näitä ravintoloiden tukimuotoja on on valmisteltu viikkoja samaan aikaan kun ravintolat ovat yhä syvenevässä ahdingossa kun esitys lopulta saatiin niin sitä oli tarpeen täällä eduskunnassa vielä muuttaa ja parantaa ja kuten täällä usea kollega on kehunut edustaja vartiaisen johtamalle talousvaliokunnalle tästä korjausprosessista iso iso kiitos täällä on myös hallituspuolueiden edustajien toimesta peräänkuulutettu alueellisia ratkaisuja ravintoloiden avaamisessa tämä on seikka jota eduskunnasta edellytettiin jo siinä yhteydessä kun ravintoloiden sulkemisesta päätettiin silloin kaksi kuukautta sitten joten olisi varmasti ollut luontevaa että tässä yhteydessä olisi tämä alueellinen mahdollisuuskin jo selvitetty ja ja tuotu meille

kokoomus toivoo ravintola alan puolesta että saamme vahvan tuen mitä myös hallituspuolueiden erityisesti julkisuuteen esittämät kommentit kyllä puoltavat täällä on perusteltu tätä lausumaehdotuksen vastustamista sillä että ehdotus ei kuuluisi tähän ravintoloiden tukipakettiin ja ja siihen voitaisiin palata myöhemmin mutta tämä olisi nimenomaisesti tapa tukea ravintoloita ja ravintolat tarvitsevat tukea juuri nyt

arvoisa puhemies täällä on puhetta riittänyt ravintoloista jo viikkotolkulla ja aivan syystä itse tulin juuri tuolta työhuoneestani kuuntelemasta keskustelua ja vastaamasta yhden ravintolayrittäjän kyselyihin siitä milloin saamme tiedon siitä kuinka avataan ja ja siitä miten voidaan suunnitella tulevaa eli hyvin tiukalla aikataululla tässä nyt eduskunta on tehnyt työtä sekä tämän tukipaketin kanssa että sitten ravintoloiden avaamisen kanssa juuri tästä syystä että eduskunta on lain nojalla mennyt rajoittamaan elinkeinon harjoittamista on erittäin tärkeää että nyt myös ollaan säätämässä tukea joka nyt sitten talousvaliokunnan työn myötä kiitokset siitä on muuttunut huomattavasti oikeudenmukaisemmaksi kuin se hallituksen tänne eduskuntaan tuoma esitys on kuitenkin valitettavaa jos annetaan nyt mielikuvaa täällä salissa siitä että meidän ehdottamamme lausuma olisi tulossa myöhemmin käsittelyyn koska ainakin mitä olen julkisista lähteistä pystynyt keskustelua seuraamaan niin olen ymmärtänyt että hallituksessa on jo päätetty että tällaisia esityksiä ei tänne saliin tulla tuomaan alkoholilakia ei tulla avaamaan se on tietenkin todella sääli ja toivon että se mitä täällä salissa tänään on sanottu pitää paikkansa jos kuitenkin halutaan todella osoittaa että ravintoloiden toimintamahdollisuuksia laajennettaisiin nyt tämän kriisin aikana tällä väliaikaisella lakimuutoksella jota tämä ponsi nyt siis esittää niin tällaista voitaisiin edellyttää kuten kaikki kansanedustajat tietävät jos eduskunta ei jotain edellytä ja jollei siihen sitten ole hallitusohjelmakirjausta tai hallituspuolueiden enemmistön enemmistön tahtoa niin harvemmin sitä tulee tapahtumaan ravintoloiden tuki jäi vielä siitä summasta jota jota ala itse olisi toivonut ja joka sekin toki oli hyvin pieni niihin menetyksiin nähden mitä ala on kokenut parasta tukea tietysti on se että ravintolat saisivat toimia kuten muukin elinkeinotoiminta mahdollisimman normaalisti alueellisten rajoitusten pohtiminen tai alueellisten rajoitusten purkaminen on ehdottomasti asia jota varmasti valtioneuvoston on tässä yhteydessä pohdittava toivon kuitenkin kun täällä kaikki varmasti allekirjoittavat sen että nyt näiden tukien tavoitteena on se että mahdollisimman moni yrittäjä ja ravintolayrittäjä selviää tästä kriisistä yli että voisitte myös harkita tukevanne tätä meidän esittämäämme pontta perinteisestihän eduskunnassa alkoholiin liittyvät asiat ja tässä tapauksessa toki myös sitten elinkeinovapauteen liittyvät asiat ovat olleet niin sanottuja omantunnonkysymyksiä joten toivottavasti tässä voisitte esimerkiksi vihreät oman puolueenne kannan mukaisesti äänestää

arvoisa herra puhemies todellakin ravintolat ovat historiallisen vakavassa tilanteessa ja ja tuo ravintoloiden tuki jonka eduskunta edellytti hallituksen tuovan tänne kun elinkeinon harjoittamista on on rajoitettu ja edellytettiin olihan tuo esitys torso siinä ei ymmärretty yrittäjyyttä ja se tuli kovin myöhään mutta kiitos kyllä tässä nyt kokoomuksen ja edustaja vartiaisen löytyi yrittäjyyden ymmärrystä jota on myöskin talousvaliokunnassa ja mielestäni suuri kiitos kuuluu kyllä puheenjohtajalle ja koko talousvaliokunnalle mutta ikävä kyllä tuo esitys johon hallituspuolueet ylsivät ei ollut riittävä ja ja olemme jättäneet vastalauseen mutta se mistä tässä on kysymys kun puhumme

kun nyt kuuntelee tätä keskustelua täällä niin toivoisin että nyt miettisimme suomen tulevaisuuden kannalta miten ja milloin voisimme tehdä kun kaikki puheenvuorot hallituksesta ovat ei nyt ei tätä voi nyt tehdä tämä kestää tämä on vaikeaa me tiedämme että alkoholilainsäädäntöä voidaan uudistaa no toki tiedämme viime kaudelta että se oli aika haastavaa ja ja tiukille meni viimeksikin kun rajoitteita purettiin viime eduskuntakaudella mutta täällä on vahva tahto keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja on kannattanut näitä meidän lausuman asioita ainakin osin sitä että ulosmyyntiä voisi olla ainakin väliaikaisesti etämyyntiä pienpanimoille ja toivottavasti tälle alvillekin on ollut täällä tukea kun vahvaa tukea on ollut täällä edustaja zyskowicz esitteli vielä ketkä kaikki ovat myöskin sosiaalisessa mediassa kannattaneet ja lehdessäkin on kannatettu niin voitteko te luvata että teidän kantanne

ehkä se vauhdittaisi jos te hyväksyisitte hyväksyisitte meidän lausumamme joka joka mielestäni on on todellakin erittäin erittäin hyvä elikkä haluamme että pienpanimot saisivat sen ulosmyynti etämyyntioikeuden ja alkoholia olutta ja viiniä voisi myydä ravintoloista ulos ja ja ravintoloiden alvia laskettaisiin edes määräaikaisesti onko mahdollista että hallituspuolueet näitä aktiivisesti edistäisivät kun hallituspuolueiden eduskuntaryhmät kokoontuvat ja sitten vielä arvoisa puhemies täällä edustaja laiho ansiokkaasti nosti esille nämä opiskelija korkeakoulujen ravintolat jotka ovat jääneet väliinputoajiksi ja täällä on ollut puheenvuoroja siitä kysyn onko nyt mahdollista että hallituksen piirissä tulee joitakin toimia myöskin opiskelijaravintoloille jotka todellakin ovat vaikeassa opiskelijoiden terveyden kannalta ja opiskelun etenemisen kannalta ne ovat välttämättömiä ja haluamme että niiden toiminta kantaa myöskin yli tämän

arvoisa herra puhemies eilisessä puheenvuorossani kiitin vahvasti sitä miten suomen hallitus on onnistunut toiminnassaan tämän epidemian torjumisessa ja sanoin sanon uudestaan että tämänhetkisten tietojen perusteella tämänhetkisten lukujen perusteella suomi on ollut menestystarina tämän epidemian rajaamisessa ja torjunnassa kiitos kuuluu suomalaisille jotka ovat hyvin vastuullisesti näissä poikkeusoloissa toimineet ja tietysti hallitukselle joka on tehnyt hyviä päätöksiä antanut hyviä ohjeita ja suosituksia hyvää politiikkaa on mielestäni myös se että nyt tavoitteena on se että uusissa tautitapauksissa mennään kohti nollaa pyritään viruksen nitistämiseen ottaen kuitenkin huomioon tarve avata suomalaista yhteiskuntaa eli ehdoilla millä tahansa ei tietystikään voida tuohon tukahduttamiseen mennä

ravintoloiden avaaminen ja siinä mielestäni ihan oikein mennään pikkuhiljaa asteittain ja varovasti ja ennen kaikkea pystyttäisiin kansalaisten luottamusta turvallisuuteen vahvistamaan koska ei kukaan mene auki olevaankaan ravintolaan jos uskoo että sieltä saa tartunnan näin ollen on mielestäni täysin perusteltua että yökerhoja ei tässä yhteydessä olla avaamassa mitä sitten tulee tähän edustaja vartiaisen lausumaan niin täällä on nyt sitten kuultu kyllä selityksiä vihreiltä ja ja kepulaisilta on väärä aika on väärä paikka väärä motiivi väärä yhteys ja niin edelleen tämä suhtautuminen tähän saakka tässä keskustelussa on täysin päinvastaista kuin se mitä te tuolla somessa teette onko nyt niin että tämä some on eräänlainen rinnakkaistodellisuus jossa kansanedustajat muut poliitikot puolueet tsemppaavat hyvien asioiden puolesta niin että kun siellä vihreat fi palstalla kauniilla kuvilla vihreiden varapuheenjohtajat kertovat että että on sallittava tämä etämyynti ja siellä yli seitsemänsataa ihmistä sitä jakaa niin siellä todella sitten uskotaan että vihreät ajavat tätä asiaa näin tämä on ja siellä rinnakkaistodellisuudessa tällä tavoin käyttäydytään ja ja semmoista kaksoiselämää tietyllä tavalla kansanedustajat elävät sitten kun tullaan tänne niin sitten onkin taas roppakaupalla syitä miksi tämä ei käykään vielä tästä somekeskustelusta kun edustaja multala kysyi yhdeksästoista toukokuuta edustaja kärnältä että näinkö ne muut puolueet vastustivat kun kärnä sanoi että kepu oli ainoa joka kannatti niin fatim diarra vihreiden varapuheenjohtaja vastasi että ei pidä paikkaansa ja kertoi että he ovat tämän puolesta ja että tämä on vihreiden kanta ja tämän takana he seisovat no mitäs jos tämän takana myös äänestäisi aha vihreitä ei ole paikalla ne pitävät kriisikokousta jossain käytävällä mutta toivon että sieltä

arvoisa puhemies edustaja zyskowiczin puheenvuoron ensimmäisessä puoliskossa voin yhtyä jokaiseen sanaan mutta en tietenkään lähde sitä nyt tässä toistamaan kun sen juuri äsken kuulimme nämä ravintola asiat ovat meitä erittäin paljon täällä puhututtaneet paljon enemmän kuin esimerkiksi terveydenhuollon rooli tässä koronakriisissä olen usein miettinyt mistähän tämä johtuu ehkä siitä että ravintola asiat ovat niin tuttuja meille monelle ja sillä saa tietysti myös erilaista julkista huomiota

varsin tasapainoisen muotoilun ja on erittäin hyvä että se on meillä tässä nyt käsillä rahaa voi tietysti aina esittää lisää hyviin kohteisiin ja erityisesti opposition on helppo tehdä sitä tässä keskustelussa on kuitenkin nyt käsitelty aika laajasti koko tätä tilannetta myös myöhemmin tänään toisessa istunnossa käsiteltävää asteittaista ravintolatoiminnan avaamista tulen siellä myöhemmin käyttämään puheenvuoron joka käsittelee nimenomaan tähän alueelliseen eriasteisuuteen mahdollisesti liittyviä haasteita tässä yhteydessä haluaisin kuitenkin todeta talousvaliokunnan lausunnosta liittyen siihen asiaan tällaisen virkkeen vaikka virukseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia tietopohja on kuitenkin vahvistunut siltä osin että nyt pidetään varsin mahdollisena että viruksen leviäminen yhteiskunnassa ei tule täysin katoamaan vielä pitkään aikaan tämä oli siis suora sitaatti talousvaliokunnan lausunnosta

sitten sen kanssa että vaikka niitä avattaisiin niin uskaltavatko ihmiset niihin mennä ja siitä seuraa tämä taloudellisen tukemisen tukemisen tarve joka nyt on meillä tämä varsinainen kohdeasia tässä vielä kolmantena asiana ihan omana kantanani totean kun tässä on tämä alkoholikeskustelu noussut vahvasti esille että minun mielestäni ei ole nyt tämmöisen koronakriisin ja sen aiheuttaman varsin laajasti koetun ahdistuneisuuden lisääntymisen aikana oikea hetki antaa kannustimia sille että alkoholia myytäisiin lisää

puhemies on helppo yhtyä edustaja lindenin puheenvuoroon ravitsemisala todella tarvitsee tukea ja apua ja on odottanut sitä kiihkeästi jo lähes kaksi kuukautta silloin kun ravintolat suljettiin niin niin perustuslakivaliokuntahan käsitteli asiaa hyvin tarkasti ennen sitä ja ja nimenomaan toi esille sen että edellytys sulkemiselle oli se että kohtuullinen korvaus tuodaan ja tuodaan pikimmiten viiveettä valitettavasti siitä on kulunut nyt lähes kaksi kuukautta tämän olisi pitänyt olla jo paljon aiemmin käsittelyssä mutta toki tässä on monia monia asioita hallituksellakin ollut on annettava kiitos talousvaliokunnalle että esitys on huomattavasti parantunut niin näiden vertailukuukausien suhteen kuin korvaussummienkin suhteen mutta summat ovat aivan liian pienet kristillisdemokraatit esittivät että se summan taso olisi saanut olla noin kolmesataa miljoonaa ja sektoriasiantuntijat itse esittivät tarvittavaa summaa vielä huomattavasti suuremmaksi mutta on hyvä että näinkin tässä vaiheessa näistä lausumista sanottakoon että kannatan perussuomalaisten ensimmäistä lausumaehdotusta siitä että hallitus alkaisi viipymättä valmistelemaan korvauksia ulkopuolelle jääneiden ravitsemusliikkeiden tukiohjelmaa ja korostetusti huomioisi nämä yritykset yleisen tuen valmistelussa koska meillä todellakin on tällä sektorilla myös yrittäjiä jotka ovat jääneet tämän tukipaketin ulkopuolelle kipeästi apua vielä tarvitsevat sen sijaan niin helposti kuin ehkä voisi sillä alkoholin ulosmyynnillä parantaa yrittäjien tulosta vanha sanonta on että viina on viisasten juoma ja itse terveydenhuollon ammattilaisena niitä iltayön ja aamuyön tunteja siellä päivystyksessä valvoneena ja monia alkoholin liikakäyttöön ja ongelmakäyttöön liittyviä ongelmia hoitaneena puhumattakaan lapsiperheiden ahdingosta ja tuskasta ja lasten tilanteesta valitettavasti voi tukea tällaista esitystä että lähdettäisiin ulosmyymään se tietysti pitkälti sinne iltayöhön sitten kohdistuisi mutta noin muuten kannustan siihen että ihmiset lähtisivät liikkeelle vastuullisesti toimimaan huolehtimaan siitä vastuullisesta käyttäytymisestä jotta ne ravitsemisalan yrittäjät ja siellä työskentelevät pysyisivät terveinä ja toisaalta asiakkaat pysyisivät terveinä että pystyisimme avaamaan yhteiskuntaa laajemminkin kannustan edelleen niin kuin moneen kertaan tässä salissa että kun mennään sinne niin ehkä ostetaan sieltä mukaan ne pari kolme take away annosta elikkä kompensoidaan kukin osaltamme

asiakasmäärän rajausta ja niin edelleen eli uskoisin että tässäkin on monia asioita tehtävänä ja pääsemme eteenpäin kun kaikki kannamme kortemme kekoon
ärade

talman jotta nyt kaikki puhuisimme oikeista ja samoista asioista niin ehkä on syytä todeta että että nyt kun ollaan puhuttu alkoholin myynnistä niin alkoholin ulosmyynti ravintoloistahan on sallittua tänäänkin viime kauden alkoholiuudistuksen myötä sallittiin tiettyyn kellonaikaan tietyn vahvuisen alkoholin ulosmyynti ravintolasta ja ja tämä varmaan tapahtui vahvalla perussuomalaisten ja kokoomuksen myötävaikutuksella jolloin ei ole mitään syytä ajatella ettei se tulos olisi myöskin näiden puolueiden linja nyt niin kuin sen ymmärrän keskustellaan siitä sallitaanko kotiinkuljetus osana tässä tilanteessa no nyt rajoituksia ollaan purkamassa on syytä olettaa että kotiinkuljetusten määrä myöskin vähenee huomattavasti ottaen huomioon että tällainen vähittäismyyntilupa ei ole ollut erityisen suosittu ravintoloiden piirissä tähänkään mennessä sopii olettaa että tällaisen tietyn vahvuisen alkoholin kotiinkuljetuksen rahallinen arvokin olisi huomattavan pieni ellei jopa pienenpieni eli eli ei ehkä kannata luoda sitä kuvaa että tällä olisi suurta taloudellista merkitystä tai suurta merkitystä ravintoloiden selviytymisen kannalta kun puhutaan hyvin pienestä siivusta toimintaa se voi olla hyvä asia siitä huolimatta mutta pitää kuitenkin puhua siitä oikeassa kontekstissa

arvoisa puhemies haluan ensiksi todeta että olen alkoholin myynnin osalta täysin samaa mieltä kuin edustaja aki linden äskeisessä puheenvuorossaan siitä ei sen enempää mutta haluaisin myös osaltani ottaa kantaa opiskelija ja korkeakouluravintoloihin mikä on tullut

nämä eivät kylläkään ole oletettavaa on että lain yhteydessä on ilmeisesti oletettu että korona ei kohdistuisi henkilöstöravintoloihin samalla tavalla kuin muihin ravintoloihin ja ehkä tästä syystä sitten henkilöstöravintolat on jätetty myös

kun opiskelijaravintolatoimintaa on käsitelty kuin henkilöstöravintoloita niin tosiasiallisesti nämä opiskelijaravintolat eivät ole pystyneet toimimaan koska ne ovat toimineet yliopistojen tilojen sisätiloissa ja kun yliopistot on suljettu niin käytännössä tämä on tehnyt täysin mahdottomaksi näiden opiskelijaravintoloiden toiminnan ja ja nyt kun nämä

eivät ole päässeet toimimaan tämän muun lainsäädännön takia niin opiskelijaravintoloiden tilanne on hyvin kriittisessä tilanteessa tästä syystä toivon että kun sitten jatkossa me käsittelemme yritysten yleistukea niin viimeistään tässä vaiheessa paneuduttaisiin myös näitten opiskelijaravintoloiden tilanteeseen paremmin ja vahvemmin ja otettaisiin vahva kanta sille että mahdollistettaisiin näiden opiskelijaravintoloiden toiminta myös jatkossa jotta syksyllä kun opiskelu käynnistyy normaalisti nämä opiskelijaravintolat voisivat käynnistää toimintansa uudelleen

arvoisa herra puhemies minäkin kiitän talousvaliokuntaa hyvästä työstä mietinnön kanssa toisaalta hallituksen esitykset voisivat olla myös enemmän tässä enemmän kohdistua tähän elinkeinotoiminnan vapauttamiseen sen sijaan että jatkuvasti puntaroidaan täällä mitä rajoituksia edelleen jatketaan mistä pääsenkin hotelleihin matkailuyrityksiin ja matkatoimistoihin täällä usein puhutaan ravintoloista ja nämäkin esitykset siihen liittyvät mutta edelleenkään ei sovi unohtaa että nämä yritykset on täysin viranomaistoiminnan johdosta käytännössä asetettu sulkuun ja he oikeasti tarvitsevat paljon tukea mutta mitä tulee ravintolatoimintaan niin eihän tämä tuki myöskään ole mitenkään sellainen että se ratkaisevasti varsinaisesti auttaisi tässä asiassa otetaan nyt esimerkkinä vaikka oma kotikuntani aurinkoinen naantali maakuntamme keskuskaupunki turku tai viereisen maakunnan satakunnan pori kun tuossa juuri juttelin edustaja hurun kanssa niin satakunnassa ilmeisesti ei ole koronatartuntoja lainkaan ja kun tuossa katsoin turun yliopistollisen keskussairaalan tilastoja niin viimeisen kuuden vuorokauden ajalta on kaksitoista uutta koronatartuntaa siis kaksi per päivä koko varsinais suomen maakunnassa ja kun sitten elinkeinotoiminta on asiakaspaikoilla ja ja ties millä rajoitettu jopa lokakuulle saakka niin ei tämä tunnu kauhean järkevältä kyllä nämä alueelliset erot oikeasti pitäisi pitäisi paremmin huomioida mikään tuki ei riitä ellei elinkeinotoimintaa rajoiteta että yrittäjät voivat oikeasti myös pitää työntekijät töissä ja toiminnan pyörimässä nyt täällä onkin keskusteltu jälleen sinänsä ihan hyvistä asioista ja nämä esityksetkin kuitenkin tuovat vähän helpotusta ravintoloiden elämään mutta kyllä kaikkein merkittävin teko olisi ehdottomasti vapauttaa tätä elinkeinotoimintaa alueellisesti no kepulta ei apua tule tähänkään eilen äänestimme esimerkiksi lausumaehdotuksesta kuusi joka oli tässä vastalauseessa ensimmäisen siinähän olisimme väliaikaisesti arvonlisäveroa ravintolatoiminnan osalta muuttaneet tätäkin vastaan äänestettiin valitettavasti kuitenkin nyt täällä edustaja könttä ensin otti alkoholiasiat hyvin vapaamielisesti vastaan ja sitten hoskonen heti tämän tyrmäsi tämä on samaa jatkumoa sille että somessa kerrotaan yhtä ja täällä sitten toista nyt näyttää kuitenkin jo siltä että täällä salissakin keskustalla on kaksi mielipidettä toivon että saatte nyt rivinne suoraksi ja pystytte myös tukemaan järkeviä ehdotuksia joita täälläkin edustaja reijonen on on tehnyt useampia toivon näille tukea koska kyllä ravintola ala tarvitsee nyt nyt tuen lisäksi mahdollisuutta näiden asiakaspaikkamäärien järkevämpään mitoittamiseen vetoankin sinne vasemmalle sosialisteihin ihmettelen että samppanjaa voi juoda siellä terasseilla mutta edelleen sisätiloissa on tämmöisiä ihmeellisiä rajoituksia jotka eivät huomioi alueellisia eroja eivätkä yrityksen kokoa toivon että tätä nyt oikeasti harkitaan vielä

arvoisa puhemies kun käsitellään hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä minä näkisin että konteksti on siinä että tässä salissa lailla suljettiin noin kymmenentuhatta yritystä se johti siihen että noin seitsemänkymmentätuhatta ihmistä käveli kotiin heillä ei ollut töitä väliaikaisesti siis duunit loppuivat yrittäjille tämä tilanne oli katastrofi no joo kiitän myöskin osaltani talousvaliokuntaa siitä työstä että tämän tuen osalta alkuperäinen satakaksikymmentäkolme miljoonaa muuttui hiukan paremmaksi noin sataanseitsemäänkymmeneenyhteen miljoonaan tosin se ei riitä koska tämänkin hyvän työn jälkeen osa jää ilman vaikka hallitus nimenomaan lupasi kompensoida ja pitää huolta huom lailla suljettiin firmat ja hallitus lupasi kompensoida onko kompensaatio ja se että huolehditaan sitten niistä yrityksistä sitä että annetaan pikkasen ei mielestäni ole voidaan sen verran vielä vielä paneutua tuohon että kun täällä on puhuttu että esimerkiksi viinien ulosmyynti ja ja mietojen alkoholijuomien ulosmyynti on pikkunäpräilyä niin tämä ala pyörittää noin viiden pilkku kolmen miljardin pottia voimme kuvitella että ei puhuta ihan pienistä rahoista tällaisissa tällaisissa kuvioissa no joo tästä syystä että että tämä jää vajaaksi täällä on nyt työkaluja hallitukselle täällä on esimerkiksi edustaja reijonen tehnyt kaksi hyvää lausumaehdotusta toinen korvauksen ulkopuolelle jääneiden ravitsemusliikkeiden tukiohjelma tämä on hyvä juttu ja totta kai myös alemman alvin käyttöönottoa suosittelisin itsekin määräajaksi tässä kohtaa nämä ovat työkaluja täällä on myöskin edustaja vartiaisen hyvä ehdotus jota myöskin kannatan lämpimällä sydämellä tässä nähdään nyt haluaako hallitus käyttää hyviä työkaluja ja onko hallitus huolissaan ravitsemusyrittäjistä täällä salissa on kuultu upeita puheenvuoroja hallituspuolueiden jäseniltä mutta sitten heti perään saman puolueen jäsenet torppaavat ne kuten täällä edustaja zyskowicz on ansiokkaasti kertonut tällaisesta some elämässä tapahtuvasta jippii markkinoinnista jota keskustapuolueen ja vihreiden henkilöt siellä harjoittavat jatkuvasti niin nyt minäkin haluan todellakin nähdä niin kuin täällä moni muukin että äänestyskäyttäytyminen vastaa sitä julkisuudessa kansalaisille annettua kuvaa

on ravintolatukipaketista puhuttu paljon ja varmaan vähän asian vierestäkin haluan itse vain vielä lyhyesti kiittää kollegoita talousvaliokunnassa sekä hallituspuolueitten että opposition edustajia käytiin

se sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa on aika iso summa varmaan monen ravintolan kohdalla tuntuu riittämättömältä se oma osuus mutta tilanne on poikkeuksellinen ja meillä on vielä

arvoisa puhemies täällä on tosiaan ja toivottavasti viinien ja oluiden kotiinmyyntiä ja ja myöskin kotimaisten pienpanimoiden etämyyntiä nyt hallitus ripeästi kuitenkin valmistelisi ei tarvitse koko alkoholilainsäädäntöä avata kun ottaa vain nämä kohdat mutta kokoomuksella oli vastalauseen yhden mukainen lausumaehdotus ja teen siis vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että hallitus varmistaa tuen kohtuullisen ja oikeudenmukaisen tason ja tekee tarvittavat tarkistukset siihen sekä tuo viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi esitykset joilla mahdollistetaan ravintoloille alkoholijuomien ulosmyynti sekä alennetaan väliaikaisesti ravintolatoimintaan kohdistuvaa arvonlisäveroa

arvoisa puhemies tämänkin keskustelun aikana on vielä epäkohtia joihin toivottaisiin hallitukselta selkeytystä erityisesti opiskelijaravintolat ja ja niiden tilanne osana tätä tukipakettia ja myös tämä alueellinen harkinta jota on peräänkuulutettu myös hallituksen puolelta ja jota eduskunta on edellyttänyt ravintoloiden sulkemispäätöksen yhteydessä kaikkein merkittävin puute kuitenkin on edelleen kompensoinnin taso eduskunta sulkemispäätöksen yhteydessä edellytti että ravintoloille korvataan näitä menetyksiä ja koska tämä tukipaketti on euromäärältään riittämätön niin niin tästä on esitetty vastalause lisäksi on on esitetty toimenpiteitä joilla voitaisiin muilla tavoin auttaa ravintoloita tämän kriisin yli kun tämä euromääräinen summa jäi vajaaksi tähän kuuluu tämä ulos ja etämyyntioikeuden mahdollistaminen josta olemme lausuman tehneet tehneet samoin kuin ravintolatoiminnan arvonlisäveron väliaikainen alentaminen josta meiltä myös on esitys

ehkä syytä muistuttaa mitä tässä ollaan ehdottamassa ensinnäkin tämä olisi väliaikainen toimenpide auttamaan nimenomaan ravintoloita tässä akuutissa kriisissä se ei koskisi väkeviä alkoholijuomia eikä se koskisi myöskään pikkutunneilla tapahtuvaa myyntiä koska ravintoloiden aukioloaikojahan on rajoitettu alkoholin aiheuttamat haitat on totta kai otettava vakavasti ja on tärkeää kohdistaa erityistä huomiota lapsiperheisiin joissa monissa on tämän kriisin johdosta kärjistyneitä tilanteita mutta alkoholimyynnin osalta tämä anniskelu on on vain pieni osa ja se ongelmakäyttö kohdistuu ennen muuta alkoholiin joka ostetaan muualta kuin ravintoloista lopuksi arvoisa puhemies kannatan tätä edustaja talvitien esittämää lausumaehdotusta joka

arvoisa puhemies kun olen kuunnellut tätä keskustelua olen huomannut että täällä on käytetty lukuisia puheenvuoroja sekä aiheesta että aiheen vierestä on myös esitelty joidenkin puolueitten edustajien sosiaalisessa mediassa esittämiä kannanottoja varmasti niihinkin on paikkansa mutta en usko että ne saavat ketään äänestämään toisella lailla itse tästä esityksestä asiaa ne eivät vie välttämättä yhtään eteenpäin haluan nostaa tässä kaksi asiaa esille ensinnäkin nyt kun puhutaan ravintolatoimialan voi sanoa menetysten kompensoinnista niin tämähän sai alkunsa perustuslakivaliokunnan lausunnosta joka edellytti minusta hyvin perustellusti että kun lailla suljetaan tietty toimiala ja sillä tavalla puututaan merkittävässä määrin elinkeinovapauteen ja omaisuudensuojaan niin on paikallaan että siitä valtio kohtuulliset menetykset kompensoi haluan korostaa että tässähän ei ole kysymys vahingonkorvauksesta eikä mistään täyden korvauksen periaatteesta vaan kohtuullisesta menetysten kompensoinnista varmasti voidaan olla yhtä mieltä siitä että kaikilla meillä on varmaan tahtotila myös sen suhteen että me voisimme paljon täydellisemminkin niitä menetyksiä korvata mutta sekin on todettava on hankala löytää täydellistä kompensointimallia joka osuisi oikein ja olisi varmuudella oikeansuuruinenkaan haluan kiittää erityisesti talousvaliokuntaa että vaikka pohjaesityskin oli kohtuullisen hyvä niin ne pienet ongelmat jotka tähän malliin kyllä liittyivät nyt pystytty kyllä hyvin korjaamaan talousvaliokunnassa ja minusta jos oikein olen käsittänyt aika yksituumaisestikin se mikä on esimerkiksi vertailukuukausi kun aletaan katsomaan myynnin laskua tai henkilöihin liittyvä kustannuksia on on saatu korjattua myös vuokratyövoimaan liittyvä kysymys on pystytty huomioimaan tämäkin pitää huomioida vaikka tässä on tämmöinen porrastus yritysten koon mukaan niin pitää muistaa että kyllä tuo elinkeinovapaus koskee yhtä lailla isompia yrityksiä kuin pienempiä perustuslaki ei lähde siitä että

että me pystymme epidemiatilanteen pitämään sillä tavalla hallinnassa että ihmiset uskaltavat lähteä kuluttamaan uskaltavat lähteä liikkeelle ja että me saamme avattua ravintolatoimintaa se on itse asiassa seuraavan täysistunnon aiheenakin ja vilpittömästi toivon että näin pystyttäisiin nopeasti tekemään

arvoisa herra puhemies jatkan vielä hieman tuosta alkoholista kun täällä on siihen liittyen tehty myös esityksiä pidetty puheenvuoroja tuossa edellisessä puheenvuorossa edustaja lohi mainitsi että kukaan ei varmaan kuitenkaan äänestä toisella tavalla tässähän se ongelma juuri on somessa kerrotaan yhtä ja täällä on äänestetty toisella tavalla nyt tuossa aiemmin kun kuuntelin edustaja könttä mainitsi että kannatan vahvasti pienpanimoiden ulosmyyntioikeutta miten minulla on semmoinen olo että kun tästä sitten kohta äänestetään niin edustaja könttä on joko poissa tai sitten hän ei äänestä ollenkaan välillä tuntuu että pekka puska on vielä täällä läsnä koska hoskonen mainitsi että viinien myynnin vastuulliset päättäjät eivät voi tehdä tuosta vain tämä on kyllä jo aika ristiriidassa köntän kanssa itse kannatan tätä alkoholin ja ulosmyyntiä edustaja adlercreutz piti ihan hyvän puheenvuoron tuossa aiemmin hän mainitsi että lupia ei kuitenkaan ole haettu kun tämä on nykyäänkin mahdollista ongelmahan on juuri se että se on rajoitettu viiteen pilkku viiteen prosenttiin ja tällaisen luvan hakeminen ei ole varmaan ollut lupabyrokratian kannaltakaan järkevää olisi kuitenkin ihan hyvä että suomalaiset ravintolatkin pystyisivät toimimaan eurooppalaisesti kansainvälisesti tässä ja myymään viiniä ulos sehän ei millään tapaa lisää alkoholismia tai muita lieveilmiöitä sillä tunnetusti nämä viinit ovat kuitenkin korkeampia hinta laatu suhteeltaan eli se ei suinkaan ole mikään tällainen juopumiseen tarkoitettu juoma ehkä hieman jatkaa tästä äänestyskäyttäytymisestä monesti on myös puhuttu että nämä ovat omantunnonkysymyksiä olisi hyvä saada myös jokin lista siitä mitkä sitten ovat omantunnonkysymyksiä koska ainakin some ja täällä käyttäytyminen vaikuttavat hieman erilaisilta mutta ehkä pääministeri marin sitten jollakin aikavälillä saa hallituksen myös sellaiseen ruotuun että edistetään sitä yhtä linjaa eikä vain kerrota toista muualla ja sitten täällä tehdään jotakin muuta sinänsä ihan hyviä esityksiä tässä on tullut ja toivottavasti näistä päästään pian äänestämään tuemme näitä esityksiä jotta saadaan elinkeinotoimintaa vapautettua ja pientä joustavuutta siihen että ravintolat pärjäävät tässä tiukassa tilanteessa
arvoisa herra puhemies ihan lopuksi kaksi kysymystä täällä totesitte edustaja lohi että on tärkeää että epidemia saadaan taltutettua näin on on tärkeää että ravintolat ja kahvilat saavat tukensa näin on mutta kaikkein tärkeintä sen terveyden osalta eli epidemian tukahduttamisen ohella on se että oikeasti saadaan talouden pyörät pyörimään ja ja yrittäjät pääsevät yrittämään sen takia kysynkin nyt kun täällä ei ole ministereitä paikalla ja erityisen tärkeää olisi että saisimme vastauksen siihen onko hallituksen piirissä sovittu että alkoholilaki avataan että voimme odottaa ja meillä on syytä odottaa että että tänne on tulossa esitys siitä että pienpanimoiden etämyynti sallitaan ja ja ravintoloiden alkoholijuomien ulosmyynti sallitaan koska täällä ovat todella monet kansanedustajat todenneet että että nyt ei ole oikea aika mutta vähän myöhemmin ja ja vahva kannatus on tullut hallituspuolueilta niin kysyn vain yksinkertaisen kysymyksen että onko nyt lupa odottaa tätä varmasti kuuntelee ja ja pohtii myöskin koko ravintola ala omassa kaupungissani helsingissä meillä on

kun täällä enemmistö puolueista on kannattanut näitä niin kuka kuka sitten vastustaa mutta ennen kaikkea onko alkoholilain uudistus tulossa eduskuntaan vielä tällä kaudella jos tulee niin lämpimästi kannatamme

arvoisa puhemies haluan oikaista sen väärinymmärryksen että kun puhuin siitä että on tärkeää että me saamme ravintolaliiketoiminnan käyntiin ja ihmiset liikkeelle ja kuluttamaan ja suomen talouden rattaat pyörimään niin minä en tarkoittanut sillä sitä että tämä on yhtä kuin alkoholilain uudistus minusta alkoholilain uudistaminen ja suomen talouden rattaitten pyörimään saaminen ovat aivan eri eri mittaluokan asioita minusta kaikista tärkeintä suomalaisille ravintoloille tällä hetkellä on että epidemia on siinä vaiheessa että ihmiset luottavat siihen että on turvallista lähteä kodeista liikkeelle mennä ravintoloihin mennä kauppoihin ja lähteä kuluttamaan ja ja toinen se että me pystymme tämän tilanteen johdosta

arvoisa herra puhemies todellakin kun tässä nyt on tuotu esille monessa puheenvuorossa sitä että pitäisi muuttaa alkoholilakia tai sitä sun tätä kannattaa muistaa kuitenkin että nyt olemme mukautumassa tilanteeseen jonka tämä koronavirus meille aiheutti taloudelliset menetykset menetykset ynnä muut on nyt pyritty minimoimaan näillä hallituksen esityksillä siitähän tässä on kysymys

ymmärrän sen että populismia voi aina harrastaa ja mielistellä lehdistöä mutta juttu on niin että jos joku kuvittelee että tässä tilanteessa lähdetään tähän pakettiin syöttämään vaikka alkoholilain uudistamista ja kun sotkette arvoisat edustajakollegat tähän vielä kalastus ja metsästysasiat ja vielä tieasiat niin sitten alkaa olla semmoinen paketti valmis ettei ole koskaan valmis toivoisin että pikkuisen realismia olisi teillä noissa puheenvuoroissanne totta kai politiikan teon aika on mutta se ei ole tämä päivä tässä asiassa nyt suomi on pikkuhiljaa heräämässä koronahorroksestaan ja toivon että te arvoisat edustajat oman toimenne arvokkaan hoitamisen vuoksi otatte tämän asian vakavasti ettekä lähde sotkemaan semmoisia asioita jotka tähän yhteyteen oikeastaan eivät kuulu sitten kun se aika tulee jonain päivänä että näitä lakeja uudistetaan niin olkoon se siellä mutta älkää sotkeko tähän sellaisia asioita mitkä eivät suoraan tähän

haluan jatkaa vielä tätä keskustelua näistä opiskelijaravintoloista sen takia että kaikista muista puolueista kaikki edustajat jotka tätä asiaa kommentoivat totesivat että nämä opiskelijaravintolat jäisivät nyt kategorisesti tämän tuen ulkopuolelle ja itse olen tästä eri mieltä minusta se on nyt edelleen vähän epäselvää esimerkiksi helsingin sanomissa talousvaliokunnan valiokuntaneuvos totesi että jos jos kyse on tällaisesta kaikille avoimesta ravintolasta niin silloin silloin olisi oletettavaa että tämän tuen piiriin pääsee

eli tällaisena ravintolana joka tätä tukea ei voisi saada ja itse en ainakaan löytänyt mistään tiukkaa määritelmää sille että opiskelijaravintolat olisi kategorisesti luokiteltu tällaisiksi henkilöstöravintoloiksi jotka jätettiin tämän rajoituslain ulkopuolelle eli sen takia haluan vielä nostaa esille että minusta tämä opiskelijaravintoloiden asema on nyt tässä epäselvä ja siksi ensimmäisessä puheenvuorossa

tuenhaku avataan ja itse toivoisin että kun se avataan niin nämä opiskelijaravintolat edelleen pääsevät tämän tuen piiriin

arvoisa puhemies en koeta pitkittää tätä vaan toivon että pääsemme pian äänestykseen mutta yhden kysymyksen kuitenkin haluaisin vielä edustaja lohelle esittää kun täällä vähän toista aina kerrotaan niin kysyn nyt ihan suoraan aikooko keskusta tukea kuitenkin sitä että asiakaspaikkamääriä saataisiin mukautettua siltä osin että myös pienemmillä ravintoloilla olisi mahdollisuus kannattavaan toimintaan mikä on teidän linjanne tässä ja sitten aiotteko huomioida alueelliset erot kuten tiedämme tilanne täällä helsingissä on aivan erilainen kuin maakunnissa miten olen ymmärtänyt ja somesta lukenut niin maakunnille yleensä puhutaan kaikkea mukavaa ja lämmintä niin miten tässä asiassa huomioitteko maakuntien

haluan myös ottaa kantaa on juuri näin että opiskelijaravintoloiden tilanne on epäselvä ja niitä on joidenkin mielestä tulkittu sillä tavalla että ne olisivat henkilöstöravintoloita olivat tai eivät joka tapauksessa niiden toiminta on täysin mahdotonta esimerkiksi kotikaupungissani lappeenrannassa lutin eli lappeenrannan lahden yliopiston opiskelijaravintolan toiminta on täysin mahdotonta tämä ravintola toimii

tänne opiskelijaravintolaan ei pääse sisälle minkä takia tämä on täysin mahdotonta nyt kuitenkin kategorisesti on annettu ymmärtää että tämä ravintolatoiminta ei saisi minkäänlaista tukea valtiolta minkä takia toivon että tämä asia joka tapauksessa selkeytetään joko hallituksen toimesta tai sitten seuraavassa yritysten yleisessä tukimuodossa niin että nämä ravintolat saisivat sen tarvittavan

keskustelua näistä opiskelijaravintoloista koska tämä asia on selkiytetty talousvaliokunnan mietinnössä jonka ovat yksimielisesti hyväksyneet kaikki sen jäsenet niistäkin puolueista jotka täällä siitä ovat käyttäneet puheenvuoroja siis tällä nyt hyväksyttävällä lainsäädännöllä kompensoidaan vain ja nimenomaisesti tämän rajoituslain sataviisikymmentäkolme kautta kahteentuhanteenkahteenkymmeneen soveltamisalaan kuuluvia ravitsemisliikkeiden menetyksiä kylläkin koulujen ja oppilaitosten siirtyminen etäopetukseen

on vähentänyt näiden opiskelijaruokaloiden asiakasmäärää merkittävästi mutta tarkkarajaisesti hallituksen esityksessä nämä oppilaitosravintolat ja ruokalat eivät kuuluneet kuuluneet tämän piiriin ja talousvaliokunta on ollut tässä sillä tavalla selkeä näitä voidaan eräällä tavalla pitää kyllä väliinputoajina mutta ne eivät kuuluneet tähän lakikokonaisuuteen silloin ehkä se mitä tässä voisi tehdä olisi vedota vahvasti että hoidetaan tätä yleistukiasiaa niin että sitä tilannetta voidaan sillä parantaa tai jos hallitus haluaa tuoda nimenomaisen täydentävän esityksen tähän ravintolatukiesitykseen niin totta kai me otamme sen talousvaliokunnassa mieluusti vastaan ja käsittelemme sen hyvin rivakasti kiitos
arvoisa puhemies itsekin olin talousvaliokunnassa tätä mietintöä käsittelemässä ja olen samaa mieltä kuin edustaja vartiainen valiokunnan puheenjohtajana tuossa aikaisemmin että että kysymys tässä laissa on nimenomaan näistä rajoituslailla suljettavista ravintoloista ja opiskelijaravintolat olivat henkilöstöravintoloihin rinnastettavissa kyllähän henkilöstöravintoloihinkin usein pääsee sisään myöskin muita kuin niitä jotka työskentelevät siinä yrityksessä jossa ollaan ja ja ne jätettiin tosiaan tämän lain korvausvastuun ulkopuolelle myöskään näitä opiskelijaravintoloita ei sinänsä päätetty sulkea eli eli niihin nyt kohdistui valitettavasti se se toimenpide eli kun opiskelijat määrättiin etäopiskelun piiriin niin niin myöskin tietenkin asiakkaat hävisivät kuten edustaja vartiainen totesi ne ovat kyllä ikävä kyllä eräänlaisen väliinputoajan asemassa tässä mutta itse olen lähtenyt siitä että se on se yleistuki jolla sitten kustannusten osalta on on mahdollista puuttua tähän vetoammekin nyt hallituspuolueisiin että saisimme nopeasti sen yleistuen käsittelyyn
arvoisa puhemies tosiaan olen lukenut tämän talousvaliokunnan lausunnon ja ymmärrän että siinä valiokunta halusi ilmaista selkeästi sen että nyt kompensoidaan vain ja nimenomaisesti tämän rajoituslain kautta menetyksiä mutta sulkumääräyshän nimenomaan koski kaikkia muita paitsi näitä suljettuja henkilöstöravintoloita ja nyt meillä on käsillä tilanne jossa osa opiskelijaravintoloista ei ole tällaisia suljettuja vain tiettyä yksikköä tai tiettyä piiriä palvelevia ravintoloita eli voiko tässä olla sellainen tilanne että osa opiskelijaravintoloista kuuluisi tämän tuen piiriin piiriin ja osa osa ei ymmärtäisin että on tämän lain lain väärää tulkintaa jos sellaiset opiskelijaravintolat jotka ovat kaikille avoimia sitten olisivatkin tämän tuen

mikäli näin olisi ehdottomasti sitten viimeistään tämän yleistuen piirissä ne ovat

arvoisa puhemies toteaisin tästä edustaja junnilan aiemmin esille ottamasta maakuntien erilaisesta koronatilanteesta satakunnassa on ollut viimeinen koronatartunta kahdeskymmenesyhdeksäs neljättä sitä ennen siellä on ollut yksi tai kaksi päivässä enimmilläänkin alle kymmenen positiivista näytteitä on otettu paljon ja kokonaislukumäärä on viisikymmentäkolme positiivista eli alueiden erot todellakin ovat merkittäviä joten toivottavasti tämä myös huomioidaan rajoituksia kohdennettaessa kiitos